Arvoisa puhemies, yhteinen euromaksualue on pohjimmiltaan hyvä hanke, jota varmaankin voimme parlamentissa kannattaa poikkeuksellisen laajasti. Niin kansalaisille kuin varsinkin yrityksille on huomattavasti kätevämpää, että voimme käyttää yksiä maksutietoja pitkin Eurooppaa ja että suoraveloitukset sekä sähköinen laskutus helpottuvat nykyisestä. Tämä on yksi keskeisimpiä perusasioita toimivien sisämarkkinoiden rakentamisessa. Käytännön ongelmana on kuitenkin noussut esiin, että toiset maat ovat jälleen kerran olleet toisia tehokkaampia toimeenpantaessa yhteisiä päätöksiä. Niin kauan kuin vain osa on toimeenpannut järjestelmän, siitä ei ole paljoakaan hyötyä eikä sen perusajatus toteudu eikä toivotunsuuruisia säästöjä synny. Itse asiassa järjestelmästä on jopa pientä vaivaa niiden maiden kansalaisille, jotka ovat jo toimeenpanneet uudistuksen, koska muun muassa minun kotimaassani Suomessa kansalaiset joutuvat nyt käyttämään pitempiä tilinumeroita kuin ennen eli tilinumeronsa on aiempaa vaikeampi esimerkiksi muistaa ulkoa. On ollut kansalaisilta pienimuotoinen uhraus ottaa järjestelmä käyttöön ja kun ulkomaanmaksuista piti tulla yhtä helppoja kuin kotimaanmaksuista, todellisuudessa kotimaanmaksuista on tullut yhtä vaikeita kuin ulkomaanmaksuista. Uudistusta ei siis saa jättää puolitiehen eikä sen loppuun viemistä pidä jahkailla, ettei sen aiheuttama vaiva mene hukkaan.